Tämä on uraauurtava sopimus ja menetelmä, jolla Euroopan unioni voi taata, että kaikki sen alueelle tulevat puutavarat on tuotettu kestävällä tavalla hoidetuista metsistä.